Arjen todellisuus ei parane, vaan pikemminkin pahenee lisää pettymyksiä, epäluottamusta, neuvottelujen täydellinen umpikuja, pahimmillaan väkivaltaa.

EU ei voi tukea yksipuolista julistusta, koska se rikkoisi itse osapuolena olevaan Oslon sopimukseen sisältyvää yksipuolisista julistautumisista pidättäytymistä. Yksipuolisen julistuksen tukeminen olisi edesvastuutonta myös sen tähden, että tällä hetkellä Fatah ja Hamas ovat tehneet aiesopimuksen yhtenäishallituksesta, ja Hamas on todellakin terroristijärjestö. Syksyn paikallisvaalien jälkeen on hyvin mahdollista, että palestiinalaisalueitten valta liukuu Hamasille.